Arvoisa puhemies, Kongon demokraattisen tasavallan ja kapinallisryhmien väliset neuvottelut ovat olleet jäissä toukokuulta saakka ja väkivallan määrä itäisessä Kongossa on kasvanut entisestään. 2,7 miljoonaa itäkongolaista on joutunut kotimaassaan sisäisiksi pakolaisiksi, ja lähes puoli miljoonaa on paennut naapurimaihin ja elää epäinhimillisissä oloissa.

Itäisen Kongon valtavat luonnonvarat ovat olleet järjestään laittomissa käsissä. Niiden kaupalla kapinalliset rahoittavat toimintaansa ja konfliktin jatkumista. Olemme ilmaisseet ennenkin huolemme erityisesti seksuaalisen väkivallan laajuudesta itäisen Kongon alueella. Raiskaus on sodankäyntiväline. Rankaisemattomuuden käytäntö johtaa ilmapiiriin, jossa seksuaalirikokset toistuvat. Tarvitaan niin kansallisia kuin kansainvälisiä ponnisteluja saattamaan ihmisoikeus sota ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet lain eteen. Kongon demokraattisen tasavallan itsensä on saatettava loppuun turvallisuussektorin uudistus ja vahvistettava oikeusvaltioperiaatteitaan.